Tämä on realistinen lähtökohta, ja tässä valossa tarkastelen mietinnön merellistä ulottuvuutta. Meidän on käytettävä kaikkia poliittisia, diplomaattisia ja sosiaalis taloudellisia keinoja tukeaksemme puolustuspolitiikkaamme merillä. Meret on säilytettävä avoimina ja päätökset niistä on tehtävä multilateraalisin keinoin. Olen jonkin verran huolissani Kiinan linjauksista meripolitiikassa. Vallan kasvun tulisi tuoda vastuuta myös pienempiä naapurimaita kohtaan. Jos Kiina vain haalii lisää alueita ympäriltään, tyytymättömyys kasvaa laajemmalla Aasian ja Tyynenmeren alueella.